Arvoisa puhemies, monet Euroopan maat ovat todellakin eurokriisin takia leikanneet puolustusmenoja, myös oma kotimaani Suomi.

On suorastaan moraalitonta leikata rahoitusta tästä tärkeimmästä tehtävästä samaan aikaan kuin syydetään miljardeja hyödyttömiin tukipaketteihin hedelmättömän bail out politiikan nimissä. Puolustusmäärärahojen leikkaukset myös vähentävät Euroopan ennestäänkin vähäistä merkitystä maailmanpolitiikassa, jossa kuluvankin vuoden aikana on muun muassa arabikevään muodossa nähty, että aseellisenkin voiman tarve on edelleen ajankohtaista aivan lähialueillamme. Yhteistyö puolustuksessa on yleisesti ottaen hyvä asia, mutta niin jäsenvaltioita kuin EU instituutioita on jatkuvasti muistutettava, että yhteistyöllä ei voida korvata kansallisia panostuksia, vaan ainoastaan täydentää niitä.